Yhteinen vahvempi ääni meidän ulkopolitiikassamme on varmasti hyvä asia, mutta se ei saa olla pois jäsenvaltioiden omasta ulkopolitiikasta, sen liikkumavarasta tai itsenäisyydestä. On kysyttävä, ketä EU edustaa, ellei juuri jäsenvaltioitaan? Jälleen on kysyttävä, ketä jäsenvaltioiden omat edustajat edustavat, jos EU edustaa niitä heidän puolestaan? Perusperiaatteenahan on oltava, ettei kaksinkertaisia rakenteita synnytetä eikä unionin rakenteita turhaan paisuteta.